lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa puhemies kiitos mielenkiintoisesta kertomuksesta tietosuojavaltuutetulle tämän kertomuksen alkulehdillä todetaan hyvin tietosuoja on suomelle menestystekijä yksityisille ihmisille se tarkoittaa henkilötietojen parempaa suojaa ja mahdollisuutta omien tietojen hallitsemiseen yrityksille kilpailuetua joka syntyy vastuullisesta toiminnasta lukiessani minulla tuli mieleen kaksi teemaa joista olisin halunnut kuulla hiukan enemmän tietosuojavaltuutetulta mutta koska hän ei ole täällä paikalla niin toivon että valiokuntakäsittelyssä näitä asioita kuitenkin selvitetään ensinnäkin tietosuoja asetuksen voimaantulo viime keväänä oli iso muutos sen taustalla on oikeat tavoitteet mutta sen on koettu arjessa hankaloittavan eri viranomaisten välistä yhteistyötä ja siitä johtuen jopa esimerkiksi apua tarvitsevien ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen on estynyt tai näin ainakin on koettu

tietojen antamiseen ja olisin halunnut kysyä tietosuojavaltuutetulta onko hänelle tullut tällaista viestiä ja onko tätä tietosuoja asetusta tulkittu liian tiukasti jos ihmisten auttaminen sen takia estyy toiseksi haluan sanoa muutaman sanan geenitiedon keräämisestä ja siihen liittyvistä tietosuojakysymyksistä meillä on suomessa viime vuosina voimallisesti korostettu että sosiaali ja terveystiedon käyttöä tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa tulee helpottaa suomella olisi tässä hieno mahdollisuus luoda uutta kasvua koska meillä on korkealuokkaiset tietovarannot hyvät järjestelmät mahdollisuus toimia tehokkaasti ja ihmiset luottavat tutkimukseen hyvänä lähtökohtana on nähty se että suomessa pienenä maana on saatavilla geeniperimältään erityisen suotuisa väestö samalla on ajateltu että olisi tarpeen toimia nopeasti koska muutkin maat ovat mukana kilpajuoksussa kansainvälisistä tutkimus ja innovaatiopanoksista käsittääkseni eun uusi tietosuojalainsäädäntö asettaa kuitenkin esteitä laajalle tietojenkeruulle sen lähtöfilosofia lienee siinä että kun tieto on kerran niin arvokasta niin sitä olisi parempi kerätä varoen ja vähän kerrallaan

tunnistaa toisaalta on myös syytä kysyä onko riskinä että tämä tieto leviää sellaisille tahoille joille sitä ei ole tarkoitettu geenitieto on arvokasta ja herkkää terveystietoa joka kiinnostaa hyvin monenlaisia toimijoita jopa rikollisia ja siksi se ei saa joutua vääriin käsiin arvoisa puhemies leväperäisestä ajattelusta tietojen keräämistä kohtaan sosiaali ja terveystoimessa oli mielestäni esimerkki viime kauden lopulla hyväksytty niin sanottu toisiolaki

voidaanko sopia että

siis tämän toisiolain tarkoituksena oli luoda ajanmukaiset ja yhdenmukaiset edellytykset sosiaali ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvien henkilötasoisten asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käytölle tilastointiin tutkimuksiin kehittämis ja innovaatiotoimintaan opetukseen tietojohtamiseen viranomaisohjaukseen ja valvontaan sekä suunnittelu ja selvitystehtäviin

toisiolakiin tehtiin niin paljon valiokuntakäsittelyn aikana muutoksia ja ja lisäksi nopealla aikataululla on riskinä että lakiin jäi pahoja valuvikoja ja jopa virheitä jotka voivat vaarantaa ihmisten tietosuojan paikkailun ja korjailujen takia lakiesitys jäi epäselväksi ja sekavaksikin sekavaksikin joiltakin osin ja kyllä itselleni ainakin jäi valtava huoli siitä mitä ihmisten tiedoille voi tapahtua toivon että kaikki menee hyvin mutta minun mielestäni tällaista riskiä ei olisi pitänyt ottaa toivon hartaasti ettei tällaista tapahdu toista kertaa onneksi yleinen tietoisuuskin näistä asioista on lisääntynyt se tuli esille viime kesänä lausuntokierroksella olleen lakiesityksen genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä annetuista lausunnoista lausuntoja lukiessani huomasin sen saaneen paljon kriittistä palautetta muun muassa tietosuojaan liittyen arvoisa puhemies yhteenvetona haluan todeta että kun lukee kertomuksia maailmalta niin kyllä meillä alkaa olla runsaasti näyttöä siitä että geenitiedonkin anonymiteetti on saatu puretuksi ja toisaalta myös siitä että tietoja on jaettu eteenpäin tahoille joille henkilö itse ei ole antanut lupaa niitä jakaa mielestäni meidän tulisi suhtautua nykyistä vakavammin geeniteknologiaan liittyviin tietosuojauhkiin ja tämän johdosta tulisi löytää taho joka ottaisi tämän asian kokonaisvaltaisesti hoitaakseen epäilen riittävätkö tietosuojavaltuutetun resurssit tämän laajan asian haltuun ottamiseen arvoisa puhemies toivoisin tai olisin toivonut todellakin tietosuojavaltuutettu olisi ollut paikalla ja pystynyt kommentoimaan näitä asioita koska en löytänyt näistä asioista kuvausta tästä kertomuksesta mielestäni nämä ovat niitä tietosuojaan liittyviä asioita joista pitäisi keskustella huomattavasti nykyistä enemmän teknologia myös geeniteknologia kehittyy hurjaa vauhtia vauhtia ja hyvä niin mutta tietosuojan tulisi olla hyvin varmistettu näissä asioissa

arvoisa rouva puhemies hyvin mielenkiinnolla luin tuota tietosuojavaltuutetun

kansalaisten ja yhteisöjen ja yritystenkin tietoja on on mitä erilaisimmissa rekistereissä ja siksi tämä asia on jatkuvasti yhä yhä ajankohtaisempi ja tämä kysymys tästä tiedon liikkuvuuden kehittämisestä esimerkiksi sosiaali ja terveyspalveluissa on on erityisen ajankohtainen ja tarpeellinen hallitusohjelmaan me sovimme kirjauksen kirjauksen siitä että edistämme sote datan joustavaa ja laajamittaista hyödyntämistä mutta kuitenkin samalla huolehdimme tietosuojan korkeasta tasosta tämä on tämä on toivottavaa että saamme tämän mahdollisimman nopeasti toteutumaan kansalaisen näkökulmasta on erityisen olennaista se että ihminen voi kokea että minun tietoni ovat turvassa voin luottaa siihen että myöskin viranomaisilla on tarvittava tietotaito turvata minun minun tietoni tietosuojavaltuutetun toimiston tehtävänä on turvata kansalaisen oikeudet juuri henkilötietojen käsittelyssä ja siksi on erityisen tärkeää että toimistolla on tähän tärkeään työhön tarvittavat ja riittävät voimavarat tässä toimintakertomuksessa tulee esille se että että henkilöstömäärä on ollut liian vähäinen mutta siihen on saatu saatu nyt korjauksia mikä on erittäin hyvä asia olimme liikenne ja viestintävaliokunnan matkalla berliinissä ja sielläkin tuli esille se että me suomessa olemme paitsi digitaalisten palveluiden kehittämisessä kärkimaita niin meidän tulee olla myös erityisesti sen vuoksi tietosuojan kehittämisessä ja parantamisessa kärkimaita koska kuljemme monessa niin edellä ja siksi on erityisen merkittävää että meillä myös tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit ovat riittävät olisin itsekin mielelläni tietosuojavaltuutetulta joitakin kysymyksiä tässä kysynyt esimerkiksi tähän tiedottamiseen liittyen kävin tutustumassa toimiston uusiin internetsivuihin ja totesin ne hyvin toimiviksi toimiston resurssit myös tiedottamisen osalta ovat riittävät koska tarvitsemme tässä ajassa kansalaisille tietoa siitä miten he myöskin itse voivat huolehtia oman tietosuojansa toteutumisesta täällä

on puheenvuoroissa kysytty miksi tietosuojavaltuutettu ei ole täällä vain rajatuissa tapauksissa tietyissä asioissa voi olla ulkopuolinen istuntosalissa mukana tietosuojavaltuutettu ei kuulu näihin eli hän ei voi olla täällä istunnon aikana mutta häntä voidaan kuulla valiokunnassa

arvoisa rouva puhemies tietosuoja kiinnostaa enemmän kuin koskaan myös kansalaisia ja ihmiset ottavat usein yhteyttä ja kysyvät että onko henkilötietojani ja tietosuojaani kohdeltu oikein on juuri niin kuin edustaja mäkisalo ropponen tuossa puheenvuorossaan kertoi että toisiolaki oli sosiaali ja terveysvaliokunnassa hyvin haasteellinen olin myös itse valiokunnan jäsenenä viime kaudella kuin myös tällä kaudella ja sote valiokunta todella puuttui moniin kohtiin ja laki parani valtavasti valiokuntakäsittelyssä sanoa että hämmästelen kyllä sitä lainsäädännön laatua mitä viime kaudella oli me jouduimme niinkin paljon esitystä vielä korjaamaan mutta toivon tosiaan että siellä ei olisi hirveästi niitä porsaanreikiä mitä emme kenties huomanneet eli puhumme tärkeistä asioista arvoisa puhemies asiakas ja potilastiedot ovat erityisen tärkeitä sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa ja kun meille on tulossa sote uudistus ja paljon erilaista uutta lainsäädäntöä niin pidän tärkeänä että henkilötietojen kanssa ollaan tarkkana ja tietosuojaan kiinnitetään huomiota olin itse yhteydessä tietosuojavaltuutettuun sähköpostilla ja huomasin että se on hyvä keino lähestyä sieltä tulee myös vastaus henkilö lähestyi ihan yksinkertaisella kysymyksellä minun piti peruuttaa lääkäriaika ja soitin lääkäriasemalle ja siellä olikin nauhoitus johon pyydettiin sanelemaan henkilötiedot henkilötunnukset nimet ja aihe syy lääkäriin miksi perutte sen ajan henkilö huolestui että mitä ihmettä minä sanelen sinne nauhalle tietoni millä tavalla niitä käsitellään ja siitä sitten olin yhteydessä ja tiedustelin voidaanko tällä tavalla toimia no kyllä voidaan mutta hyvin tärkeää on että ihmiset tietävät mihin heidän tietojaan käytetään ja kuka esimerkiksi ja kuinka kauan tällaista nauhaa mahdollisesti kuunnellaan no ajatus on se että nauhoitus pitää tuhota hyvin nopeasti ja

on hyvin tärkeää että sairaalassa terveysasemilla apteekissa siellä missä asioidaan ja ihminen kertoo asioitaan tietosalaisuus ja tietoturva säilyy ja myös henkilötiedot tämä on mielestäni edelleen tämä on semmoista ruohonjuuritason asiaa johon pitää kiinnittää huomiota myös tulevissa lainsäädännöissä erityisesti sotessa meillä on myös apotit sun muut täällä pääkaupunkiseudulla niin on erittäin tärkeää sähköisiä palveluja kehitettäessä millä tavalla tieto siellä kulkee ja onko kaikki varmasti oikein turvattua

arvoisa rouva puhemies edustaja mäkisalo ropponen piti erinomaisen hyvän ensimmäisen puheenvuoron ja ja kävi tämän asian hyviä puolia ja toisaalta myös huolia laajasti läpi kiitos siitä tässä erinomaisessa toimintakertomuksessa on on hyviä huomioita muun muassa positiivisesta luottorekisteristä ja ja muutamista muista asioista tiedonsaanti kaiken kaikkiaan on toisaalta sitten sellainen kysymys minkä pitäisi taas monessa kohdassa toimia hyvin ja toisaalta niin kuin tietosuojavaltuutettu reijo aarnio on on todennut paljon on myös siitä kiinni millä tavalla näitä asioita meidän kansalliseen lainsäädäntöön tuodaan ja ja minkälaiseksi lain tulkinta lopulta muotoutuu

niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin saunavuorolistoista hän on todennut että se on tyypillinen tulkintakysymys ja hänen mukaansa tätä pitää edelleen selvittää eli oikeastaan tämä oma puheenvuoroni on huoli siitä että tämä sinänsä hyvä asia ei veisi asiaa aivan älyttömiin tulkintoihin yhtenä esimerkkinä vaikkapa se että meillä on ollut vuosikymmenten perinne että kouluissa otetaan koulukuvia ja nythän ruotsissa tämän vastaavan eun tietosuojauudistuksen takia monet koulut ovat joutuneet lopettamaan nämä koulukuvaukset eli enää ei ei kouluissa koulukuvauksia ne ovat siis vapaaehtoisia suomessa itse toivon että meillä ei vietäisi tätä tulkintaa aivan tällaiseen toiseen ääripäähän vaan käytettäisiin sitä kuuluisaa maalaisjärkeä tämäntyyppisissä tilanteissa vaikkapa siinä kun oman lapseni koulussa kun oli yleisurheilukilpailut niin enää ei kuulemma tuloksia saanutkaan laittaa näkyviin koulun seinälle

toivon että tällainen maalaisjärjen käyttö olisi jatkossa kouluissa päiväkodeissa ja muissa muissa hyväksyttyä ja sallittua mutta että samaan aikaan huolehditaan näistä tietoturvakysymyksistä joihin omissa puheenvuoroissaan esimerkiksi edustaja juvonen erinomaisella tavalla ja myös mäkisalo ropponen

puhemies yhä suurempi osa terveydenhuollon potilastiedoista tallennetaan valtakunnallisiin järjestelmiin mikä on tietenkin käytännöllistä ja ja hyödyllistä monella tavoin tässä viime vuosina on nimenomaan terveysdataa koskevaa lainsäädäntöä kehitetty voimakkaasti ja pyritty huolehtimaan myös siitä että tietoturvallisuus säilyisi ja ja valvonta olisi riittävän tiukkaa nostan kuitenkin esiin sen huolen että kokemus kertoo tietoturvan haavoittuvuudesta eli voi myös vuotaa vahingossa voi vuotaa inhimillisen virheen vuoksi kuten olemme suomessakin muun muassa eräässä thln tapauksessa nähneet myös ulkomailta tiedetään että esimerkiksi anonyymissä tor verkossa yhdysvaltain länsirannikon sairaaloiden potilaskertomuksia on on saattanut ostaa kahdellakymmenellätuhannella dollarilla kappale pelkästään tällaisten tietojen arvo olisi jopa kahdenkymmenen miljardin dollarin paikkeilla professori lasse lehtonen on kiinnittänyt huomiota siihen ja todennut että potilastietoihin kohdistuu rikollista kiinnostusta myös suomessa ja on otettava vakavasti sitten nostan ihan toisenlaisen näkökulman esiin valtakunnallisen omakanta palvelun osalta noudatetaan kymmenen vuoden ikärajaa tietojen näyttämisessä vanhemmille tästä esimerkiksi itse sain yhteydenoton vanhemmalta jonka lapsi sairastaa masennusta hän piti ongelmallisena sitä että tällaisen kymmenen vuotta täyttäneen lapsen kohdalla vanhemmat eivät itse pääse omakantaan esimerkiksi lääkitystietoja katsomaan kymmenenvuotias ei kyllä vielä ole kypsä itse päättämään terveysasioistaan eivätkä kaikki tämänikäiset osaa edes varata lääkäriaikaa itselleen joten ajattelen tämä ei ole tietenkään tietosuojavaltuutetun päätöksenteon alaisuudessa vaan vaan nimenomaan tämän talon mielestäni tässä suhteessa pitäisi kyllä jonkinlainen järkevä linja löytää

toisiolaista ja halusin itsekin osallistua tähän keskusteluun kun viime kaudella tosiaankin sosiaali ja terveysvaliokunnassa itse olin jäsenenä täytyy sanoa että että vaikka toisiolaki meni viime kaudella läpi siihen jäi monia semmoisia tietosuojaan liittyviä ongelmia jotka jäivät itseäni vaivaamaan esimerkiksi se että riskien hallinta oli käsitelty tämän lain valmistelun yhteydessä erittäin puutteellisesti samoin itseäni jäi vaivaamaan kysymys anonymisoimisesta meillä ei ole mielestäni riittäviä takeita siitä etteikö näitä potilas ja henkilötietoja voitaisi purkaa myöhemmin mielestäni tätä toisiolakia nyt kun se kerran on on tässä talossa hyväksytty olisikin syytä seurata ja myöskin olla tietoinen siitä riittävätkö valvovan viranomaisen resurssit tämän lain lain seuraamiseen ja onko mahdollisesti syytä täydentää tai muuttaa tulevina tulevina vuosina tosiaankin jäi mieleen se että tämän lain valiokuntakäsittelyn aikana sitä toistuvasti vielä täydennettiin ja itselleni kyllä jäi täydellisesti hämärän peittoon se voiko tässä talossa itse asiassa kukaan luottaa siihen lakiin tai tietää mitä siitä loppujen lopuksi seuraa se on ehkä minun kansanedustajaurani aikana ollut kaikkein vaikeaselkoisin laki haasteellisin laki jonka säätämistä itse olen ollut seuraamassa eduskunnassa

itse aina toiminut sellaisilla aloilla joissa tietosuojalla on ollut suuri merkitys ja ja hyvin pilkuntarkasti on pitänyt sitä noudattaa kannatan ehdottomasti tietosuojaa ja toivonkin että suomi pysyy tällaisena mallimaana mutta on tapahtunut myöskin semmoista juuri tulkinnasta johtuen että on vääriä ymmärryksiä siitä mikä on tietosuojan piirissä toisaalta taas vaikka me aina sanomme että mikään laki ei estä auttamasta niin kun olen paljon keskustellut tietosuojavaltuutetun kanssa niin niin on meillä myös vääriä ymmärryksiä siitä mitä mitä pitää noudattaa ja mitä ei otan nyt esimerkin missä me tarvitsisimme sitä tietojenvälitystä nuorten syrjäytyminen me tarvitsemme nimenomaan moniammatillista tiimiä nuoren parhaaksi ja pahimmassa tapauksessa voidaan sanoa että en voi antaa niitä tietoja kun tietosuoja estää se tieto ei kulje riittävästi näiden näiden viranomaisten välillä niin miten me voimme ajatella että me pystymme auttamaan syrjäytyneitä nuoria tai pystymme estämään syrjäytymistä ja siitä syystä toivoisin että me enemmän keskustelisimme silloin kun olin sisäministerinä niin kävin ihan tietosuojavaltuutetun kanssa tällaisen keskustelun kun

esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstö pystyisi antamaan poliisille tietoja joissain tilanteissa jos ihminen on vaarallinen itselleen tai muille nämä ovat sellaisia asioita joita pitäisi pohtia vähän pidemmälle tietosuojavaltuutettu minulle sanoi että että tässä on vääriäkin tulkintoja ja toivon että edelleen tällaista moniammatillisen yhteistyön mahdollisuutta jatketaan koska koska me tarvitsemme sitä sitten pari tällaista evästystä tähän loppuun itse asiassa eduskunnallekin että näissä perehdytysohjelmissa kannattaisi tästä tietosuojasta olla ihan oma luentonsa koska täällä liikkuu paljon sellaista tietoa ja sinä voit vahingossa sanoa jotain sellaista mikä onkin tietosuojan piirissä ja sitten kaikki nämä kansalaisyhteydenotot ja kaikki liittyen valtakirjoihin ja kaikkiin olisi hyvä käydä esimerkiksi avustajien ja edustajien kanssa läpi ja toinen toivomukseni on että puhemiesneuvosto jota itsekin edustan täällä

joka ikinen valiokunta kuulisi valtuutettua kun se tietosuoja kuuluu kaikille valiokunnille

niin siinähän tämän yhden valtuutetun aika menee eli voisiko ajatella että hän sittenkin olisi täällä ja me saisimme vuorovaikutteisesti keskustella

arvoisa rouva puhemies tässä on käyty hyvää keskustelua tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksesta kertomus on todellakin mielenkiintoinen lukea ja tässä on tullut hyviä näkemyksiä itsekin olisin kyllä toivonut että tietosuojavaltuutettu olisi voinut olla tässä istunnossa läsnä ja hänelle olisi voinut esittää myöskin kysymyksiä se olisi hyvä toivottavasti näin voidaan jatkossa edetä meistä kaikista on varmaankin hyvin paljon erilaista tietoa erilaisissa sähköisissä tiedostoissa ja kuka oikeastaan tietää mitä kaikkea niissä tiedostoissa onkaan ja mihin niitä käytetään ja millä tavalla niiden erilaisten tiedostojen tietoturva on järjestetty se on suuri kysymys uskon että tästä asiasta tullaan myöskin jatkossa keskustelemaan erilaisissa instansseissa yhä enemmän avoimet rajapinnat on semmoinen iso asia josta myöskin viime kaudella ollaan keskusteltu paljon kun uusia lakeja säädetään niin niissähän halutaan avata rajapintoja avoimemmaksi erilaiset järjestöt erilaiset yhteydet erilaiset hallintoelimet pystyvät tavallaan käyttämään samoja tiedostoja ja ottamaan ainoastaan osan niistä on semmoinen iso kysymys miten pystytään varmistamaan että siellä käytetään oikeaa tietoa suomea pidetään todellakin digitalisaation ja tietoyhteiskunnan johtavana maana euroopassa ja miksei koko maailmassa kuten edustaja aittakumpu tuossa omassa puheenvuorossaan toi esille niin kun liikenne ja viestintävaliokunta tällä viikolla vieraili saksassa niin siellä

vastinvaliokunnan henkilöt kysyivät nimenomaan että miten suomessa on tietosuoja järjestetty erilaisissa laeissa se kiinnosti heitä ennen kaikkea myöskin tiedon liikkuvuus on meillä sähköisessä muodossa ja tieto liikkuu erittäin nopeasti tietysti kännyköitä ja tietokoneita pystytään seuraamaan hyvinkin tarkkaan mitä tietoa niissä kaiken kaikkiaan on itse uskon että me palaamme vielä monesti tähän ja toivottavasti myöskin tietosuojavaltuutetun resursseja pystytään lisäämään sillä uskon että heidän työtaakkansa on todellakin iso myös tulevaisuudessa

meillä on aikataulu kello on kolmetoista kolmekymmentä ja suuren valiokunnan kokouksen pitäisi päästä alkamaan täällä on nyt neljä puheenvuoroa purra niemi aittakumpu tanus

minuutin mittaisina vastauspuheenvuoroina tässä istunnossa muussa tapauksessa me jatkamme ensi viikolla tätä keskustelua jos vaikka nousette seisomaan jos haluatte pitää nyt minuutin mittaisen nimenomaan purra niemi aittakumpu tanus kaikki eli mennään yhden minuutin puheenvuoroilla
arvoisa puhemies kuten edustaja heinonen hyvin kuvasi olemme kuulleet taloyhtiöistä jotka eivät pane saunavuorolistoja rappukäytäviin varaajien nimellä varustettuina varustettuina toisaalta urheilujoukkueista jotka eivät eivät uskalla asettaa printattuja pelaajalistoja esille toisaalta monet ruotsalaiskoulut ovat lopettaneet oppilaiden koulukuvaukset

sai tuntuvat sakot tietosuojan rikkomisesta kun se alkoi seurata oppilaiden poissaoloa kasvojentunnistuksen avulla se sai isot sakot vaikka tämä oli vanhempien hyväksymä toimintatapa ja sen piti helpottaa opettajien työtä mutta kiitoksia tästä tietosuojavaltuutetun toimintakertomuksesta nyt en ehtinyt puuttua muihin asioihin kiitos

arvoisa puhemies poliisitaustaisena kansanedustajana haluan kiinnittää huomiota tänä päivänä siihen että monilla vanhoilla poliisiasemilla itsekin toimin lupapalveluissa päätöksentekijänä on se tilanne että on iso aukea lupapalveluaula jossa ihmiset istuvat keskellä aulaa odottamassa vuoroaan ja tänä päivänä kun kansalainen hakee henkilökorttia tai passia häneltä kysytään hyvin perusteellisia tietoja sukulaissuhteita osoitteita aikaisempia osoitteita henkilötietoja halutessaan vuoroaan odottava henkilö voi aivan rauhassa kirjoittaa tämän toisen ihmisen tietoja ylös elikkä kiireesti täytyisi saada näille vanhoille poliisiasemille tällaiset lupapalvelukopit joista toisten tiedot eivät leviä näille muille ihmisille tämmöinen tiedoksi

arvoisa puhemies edustaja räsänen nosti tärkeän asian esille lapsen tietojen saannin omakanta palvelusta ja siitä asiasta edustaja ronkainen on vastikään tehnyt hyvän kirjallisen kysymyksen ja saanut ministeriltä vastauksen että asia tulee korjaantumaan ensi vuoden puolella on hyvä että tähän asiaan on tartuttu ja se tulee muuttumaan jotta vanhemmat saavat alaikäisen lapsensa tiedot tarvittaessa

rouva puhemies tietosuoja on erittäin tärkeä mutta niin kuin tässä on monen kansanedustajan suulla tullut esiin niin näitä ylilyöntejä ja ei vain hiusten halkomista vaan moneen osaan pilkkomista on todella toivoisin että tässä valtakunnassa niihin asioihin puututtaisiin koska oikeasti se voi hankaloittaa käytännön asioiden huolehtimista eikä suinkaan vähäisemmässä määrin siellä terveydenhuollossa ja ja aivan niin kuin tässä tuli esille edellisessä puheenvuorossa niin onhan se edesvastuutonta jos kymmenen vuotiaan tai sitä vanhemman lapsen tietoja eivät vanhemmat saa tietää minä näen että siinä laiminlyödään lapsesta huolehtimista toivon mukaan siihen tulee pikaisesti muutos mutta yksi asia mitä tässä ei ole nostettu vielä esiin on huoli siitä että jos esimerkiksi kanta palveluun kirjataan esimerkiksi nuoret terveydenhuollon ammattilaiset epäily jostakin diagnoosista tai tilasta ja se tuleekin sinne merkattuna ikään kuin